Erityisenä painopisteenä tulevalla kaudella tulee olemaan ilmastomuutoksen torjunta. Tästä Verkkojen Eurooppa ohjelmasta 60 prosenttia on tarkoitus suunnata hankkeisiin, joilla voidaan torjua ilmastonmuutosta, ja se on erittäin tärkeä näkökulma. Energian osalta meillä on jo aiemmin määritelty ne kaikkein tärkeimmät eurooppalaiset yhteydet, joihin tätä rahoitusta tullaan käyttämään kyse on Euroopan kannalta keskeisistä yhteysverkoista, rajatylittävistä yhteyksistä, ja tuota listaa tullaan tulevina vuosina luonnollisesti päivittämään. Tällä kaudella painopiste on aika voimakkaasti ollut kaasuinfrastruktuurissa eli siinä, että olemme saaneet rakennettua kaasuputkiyhteyksiä eri puolille Eurooppaa. Olemme saaneet näin tehostettua omaa kaasumarkkinaamme. Mutta luonnollisesti nyt, kun isot kaasuprojektit alkavat olla valmiita, tulevalla kaudella vuodesta 2021 alkaen, kun tämä ohjelma astuu voimaan, painopiste tulee olemaan entistä enemmän sähkön siirtoverkoissa. Tähän on tarvetta myös sen vuoksi, että uusiutuvan energian määrä kasvaa koko ajan Euroopan alueella ja siirtoyhteydet ja rajatylittävät siirtoyhteydet ovat erittäin tärkeässä roolissa. Uutena elementtinä tässä ohjelmassa tulee olemaan mahdollisuus myös rahoittaa jäsenvaltioiden yhteisiä uusiutuvan energiaan hankkeita. Komissio ehdotti, että tähän voitaisiin suunnata korkeintaan 10 prosenttia ohjelmasta, mutta Euroopan parlamentissa nostimme tuon osuuden 15 prosenttiin. Uusiutuva energia on tärkeä alue, jossa investointeja tarvitaan. Digitaalinen osio tässä ohjelmassa tulee olemaan hiukan pienempi kuin nykyisessä ohjelmassa ihan siitä johtuen, että nyt meillä on aivan kokonaan uusi Digitaalinen Eurooppa ohjelma, josta rahoitetaan näitä muita hankkeita, ja tämä digitaalinen osuus tulee nimenomaan keskittymään infrastruktuurihankkeisiin. Erityiseksi painopisteeksi parlamentti haluaa ottaa muun muassa 5G verkot eli sen, että saamme kaikkein merkittävimpien liikenneväylien varrelle rakennettua nopeat 5G yhteydet.

On myös otettava opiksi siitä, missä tällä kaudella emme ole onnistuneet niin hyvin, ja se on ilman muuta ollut synergioiden hakeminen. Meidän on löydettävä jatkossa enemmän myös synergioita liikenne energia ja digitaalisten hankkeiden

Se tarkoittaa muun muassa vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuuria liikenneväylien varrella tai älyverkkoja energian osalta. Eli entistä enemmän halutaan synergioita digitalisaation, energian ja liikenteen välillä, jolloin saamme erittäin modernin ja nykyaikaisen infrastruktuurin Eurooppaan.